arvoisat edustajat ja tätä lähetystä seuraavat kansalaiset muistutan siitä että meillä on tilapäinen järjestely joka liittyy tähän pandemiaan ja joka johtuu siitä että halutaan toimia eduskunnan toimintakyky turvaten siitä syystä salissa on täysistunnoissa ja myös näillä kyselytunneilla ainoastaan neljännes kansanedustajista paikalla pyydän ottamaan huomioon että osa kansanedustajista työskentelee

päiväjärjestyksen toisena asiana on suullinen kyselytunti pyydän paikalla olevia ministereitä siirtymään ministeriaitioon pyydän niitä edustajia jotka haluavat esittää kysymyksen paikalla olevalle ministerille ilmoittautumaan painamalla p painiketta ja nousemalla seisomaan

edustaja junnila arvoisa
puhemies eu komissio julkisti eilen uuden velkapaketin joka sisältää viisisataa miljardia lahjarahaa ja kaksisataaviisikymmentä miljardia lainaa ehdotuksen mukaan suomi maksaisi paketista merkittävästi enemmän kuin saisi avustuksia takaisin italia saisi kahdeksankymmentäkaksi miljardia euroa tukia espanja ranska kolmekymmentäyhdeksän ja kreikka kaksikymmentäkolme miljardia suomi saisi miljarditolkulla vastuita muiden maiden veloista ja tuista ajatelkaa tämän on loputtava suomen talous ei kestä eikä kestä kansakaan suomi voi ja suomen täytyy kieltäytyä tästä kysyn pääministerin sijaiselta aikooko hallitus hyväksyä komission ehdotuksen sysätä velkaisten eu maiden lasku suomalaisten maksettavaksi onko nyt vihdoin oikea aika ja paikka sanoa ei

arvoisa puhemies totta tosiaan eilen tuli tuo noin kaksituhatta sivua käsittelevä paketti ja hallitus ei ole sitä koko pakettia tässä yön yli ehtinyt vielä käsitellä ja kantaa muodostaa me emme vielä tiedä niitä kaikkia yksityiskohtia joita siellä on mutta me tiedämme ne perusteet joita siellä haetaan ja ne kyllä ovat muuttamassa tiettyjä perusfundamenttejä niin paljon että se asia ei ole aivan läpihuutojuttu on aivan selvää että se paketti ei tule menestymään sellaisenaan vaan siitä aletaan nyt neuvottelemaan suomen linja on se että me vaadimme mailta aina omaa itsenäistä talouspolitiikan hoitoa totta kai meille on tärkeää myös se että kotimarkkinamme euroalue toipuu tästä mutta on tärkeää että jokainen maa vastaa tulevaisuudessa myös itse siitä että hoitaa omaa talouspolitiikkaansa hyvin tämä on asia josta suomi myös tulevaisuudessa pitää kiinni

arvoisa puhemies kansalaisten on hyvä tietää ettei suomi vastustanut yhteisvastuuta ruotsin tavoin vaikka lahjaraha muuttuisi kokonaan lainaksi olisi suomalainen veronmaksaja silti vastuussa kosmeettinen vastikkeellisuus ja ehdot eivät nyt riitä tämän velkapaketin hyväksyminen edellyttää yksimielisyyttä jäsenmailta suomi voi estää paketin toteutumisen tai jättäytyä sen ulkopuolelle italiassa veronkierron hinta on satayhdeksänkymmentä miljardia euroa ajatelkaa että suomi maksaisi jo ennen koronaa talouttaan huonosti hoitaneiden jäsenmaiden velkoja maiden joilla on vaikeuksia saada edes omia kansalaisiaan maksamaan veroja samalla ministeri ohisalo puhuu jo eunkin verotusoikeudesta kysyn ministeriltä miten tämä kannustaa italiaa välttämättömiin menoleikkauksiin ja mitä te vastaatte suomalaisille jotka maksavat kiltisti nykyiset ja tulevat verot joita te jo suunnittelette

arvoisa puhemies on aivan selvää että suomi ei nouse sillä että me otamme velkaa ja on aivan selvää ettei eurooppakaan nouse sillä että me otamme

myös se että koska olemme sulkeneet yhteiskuntia tämän viruksen takia mikä ei ole minkään maan talouspolitiikan syytä ollut niin me laitamme nyt elvytysrahaa liikkeelle se että me vain velalla ja veroilla sitä hoitaisimme ei ole kestävä tie ei suomessa eikä euroopassa ja siksi on niin keskeistä että tehdään niitä uudistuksia joissakin maissa ne uudistukset saattavat koskea esimerkiksi edustaja junnilan mainitsemia asioita meillä on myös omasta takaa tekemättä aivan valtavasti uudistuksia jotka olisi varmasti pitänyt tehdä jo vuosikymmeniä sitten joten tämä koskee kyllä myös meitä niin että me selviämme tästä isosta lainataakasta joka suomelle tulee jo nyt kun me elvytämme se koskee monia rakenteellisia uudistuksia joita meidän täytyy saada liikkeelle se koskee niin suomessa kuin euroopassakin ihan jokaista

herra puhemies suunnitellusta elvytysrahastosta lapioitaisiin rahaa maihin joiden veroaste on matalampi kuin suomen suomalaiset siis maksavat korkeampia veroja jotta joidenkuiden muiden ei tarvitse tällaisiin järjestelyihin osallistumista perustellaan usein esimerkiksi sillä että suomalainen vientiteollisuus kärsisi jos meidän vientialueemme ajautuvat ongelmiin ikään kuin tukien vastaanottajat käyttäisivät rahat suomalaisten vientituotteiden ostamiseen paljon enemmän suomalaista vientiteollisuutta auttaisi se että sen kustannustasoa leikattaisiin esimerkiksi alentamalla työn energian ja liikkumisen verotusta kysyn samaa kuin aiemminkin onko olemassa jokin piste jossa hallitus on valmis toteamaan että liittovaltioprojekti

kaikessa kansainvälisessä yhteistyössä noudattanut sopimusperusteisuutta niinpä

mitä tulee täytyy tarkastella erittäin tarkkaan paitsi perussopimusten myös suomen perustuslain näkökulmasta on aivan selvää että tämä talo päättää budjetista suomen osalta tulevaisuudessakin kaikki mihin suomi on sitoutunut on mennyt tämän eduskunnan sitoumuksella ei kannata tietenkään suhtautua vähäpätöisesti siihen että jos europpaan tulisi investointilama niin etteikö vaikuttaisi myös vientivetoiseen suomeen mutta se mitä me olemme edistäneet läpi vuosikymmenten tässä maassa on jokaisen maan oma vastuu talouspolitiikasta ja sitä me edustamme edelleenkin eikä voi olla myöskään niin että kriisin varjolla tehtäisiin jonkinlaisia muita asioita kuin koetettaisiin vain hoitaa sitä kriisiä joten

arvoisa puhemies valtioneuvosto perehtyy hyvin huolella niin kuin pääministerin sijainen kulmuni totesi tähän komission mittavaan elvytyskokonaisuuteen ja mikäli siitä löytyy suomen mielestä korjattavaa niin me lähdemme neuvotteluihin korjaamaan sitä esitystä muodostamme kannan ja tuomme sen eduskunnalle ja ja yhdessä ajamme suomen linjaa sanoa hyvät edustajat että nyt emme ole normaalioloissa suomessa on poikkeusolot useassa eu jäsenmaassa on edelleen hätätila eun hätätilamekanismi on aktivoitu useat asiantuntijat varoittavat että tämä maanosa ajautuu kaikkien aikojen syvimpään ja vakavimpaan lamaan talouskriisiin joka syöksee yrityksiä konkurssiin ja ihmisiä työttömyyteen ja nyt on kysymys siitä millä tavalla eu vastaa tähän koronakriisiin ja sen aiheuttamaan vakavaan talousiskuun me tarvitsemme elvyttämistä me tarvitsemme jälleenrakennuspaketin eikä kysymyksessä ole minkäänlainen avoin seteli lahjaraha vaan elvytyskokonaisuus jonka käyttökohteet määritellään yhdessä

arvoisa herra puhemies tämän koronakriisin takia sekä suomi että eurooppa tarvitsevat poikkeuksellisia tukitoimia uuden kestävän talouskasvun aikaansaamiselle se on elinehto kokoomuksen mielestä elpymisrahaston käytölle pitää kuitenkin neuvotella tiukat selkeät ehdot jokainen maa vastaa omista veloistaan ja tämä raha pitää sitoa tiukasti jäsenmaiden talouksien uudistamiseen jotta tällaisia tukipaketteja tulevaisuudessa ei tarvittaisi lisäksi pitäisi tietää se kuka maksaa ja milloin maksaa mikä hallituksen ajatus on lisätäänkö jäsenmaksuosuutta kerätäänkö lisää eu veroja vai vai otetaanko lisää lainaa jota kukaan ei maksa siinä mielessä tämä muistuttaa rinteen marinin hallitusohjelmaa että ensin käytetään menot mutta ei tiedetä mistä tulot tulevat hallituksen tehtävä on neuvotella suomen kannalta järkevät ehdot suomi tarvitsee vahvan ja uudistuvan euroopan unionin ja olen huolissani siitä että hallitus on irtautunut

arvoisa herra puhemies suomi tekee jokaisen eu jäsenvaltion kanssa yhteistyötä eri asioissa ne liittyvät erilaisiin jäsenmaiden kantoihin kyllä monilla pohjois euroopan mailla on hyvin samankaltaisia kantoja suomi on tehnyt yhteistyötä ja tekee edelleenkin hansaryhmän jäsenten kanssa lähinaapureidensa kanssa muissa asioissa toisten maiden kanssa se on aina asia kerrallaan minkä puolesta me toimimme ja missä yhteistyölinjassa suomi on kuitenkin ratkaisukeskeinen maa ja siksi meille on tärkeää se että löydämme aina sieltä kumppaneita ei ole hyvä tietenkään olla yksin ja jäädä kaikesta erimieliseksi vaan tulee hakea niitä ratkaisuja ja ja vaikuttaa siihen koska suomella on aivan samanlainen ääni eu pöydissä kuin kaikilla muillakin jäsenmailla me teemme laajaa ja hyvää yhteistyötä niin talouspolitiikassa kuin muissakin kysymyksissä aina niiden maiden kanssa keillä on samankaltaisia linjauksia kuin

arvoisa puhemies tämän hallituksen linja on tukea vahvaa ja yhtenäistä euroopan ja vahvaan ja yhtenäiseen euroopan unioniin ei kuulu toimintatapa jossa ajaudutaan pysyviin blokkeihin jotka asettuvat toinen toistaan vastaan asiassa toisensa perään sen takia suomi tekee yhteistyötä kuten ministeri kulmuni kuvasi samanmielisten maiden kanssa niissä asioissa jotka ovat tapauskohtaisesti meille kannattavia ja järkeviä mutta toimimme aina eun yhtenäisyyttä tavoitellen ja vaalien me emme kannata itä

arvoisa puhemies miten ja millä ennakkokannalla suomi osallistui ja pyrki vaikuttamaan tähän merkittävään elvytysesitykseen pääministeri marin kultaranta keskusteluissa että hallitus odottaa komission esitystä ennen kuin muodostaa oman kantansa ministeri tuppurainen ilmoitti komission esityksen jälkeen että suomi on ajanut lainojen merkittävämpää osuutta toisaalta ministeri kulmuni sanoi eilen illalla että hallituksella ei ole vielä yhteistä kantaa nämä viestit ovat ristiriidassa keskenään iso osa jäsenmaista esitti jo hyvissä ajoin oman näkemyksensä elvytysrahaston mallista ja koosta suomen hallitus ei kuitenkaan osallistunut tähän keskusteluun etukäteen euroopassa muut maat siis olivat aktiivisia etukäteen suomi ei ministeri tuppurainen onko suomella ollut ennakkokanta elvytysrahastoon ja jos on niin mikä se oli miten hallitus pyrki etukäteen vaikuttamaan tähän komission

arvoisa puhemies tämä on erittäin tärkeä kysymys koska suomen kannalta aina oikea aikainen eu ennakkovaikuttaminen on se millä tavalla ratkaistaan meidän tuloksellisuus tämähän oli elvytyskokonaisuus jossa on myös tämä monivuotinen eun rahoituskehys ja siihenhän suomen kannat ovat tiedossa me olemme ottaneet siihen kantaa ja niitä kantoja vieneet määrätietoisesti eteenpäin sen lisäksi on tietysti tärkeää että meillä on näkemys siitä mitä tuleman pitää ja olemme ennakkovaikuttaneet tätä ennakkovaikuttamista tehdään ennen ennen kaikkea epävirallisissa ministeriyhteydenpidoissa mutta myös virkamiestasolla niin sanotuissa sherpa kokouksissa ja siellä me olemme viestineet siitä että jos elvytystä rakennetaan ensisijaista olisi että se olisi lainarahoitusta jotta tiedetään miten se maksetaan takaisin tämä on ollut meille koko ajan se lähtökohta että mikäli elvytysrahastoa tehdään niin sen täytyy olla kaikille selkeä ja tarkkarajainen ja suomen vastuiden täytyy olla tiedossa hyvissä ajoin etukäteen

tästä valtaosa valuisi kuitenkin italialle ja espanjalle avustuksena suomen saama osuus avustuksista olisi noin kolme pilkku seitsemän miljardia mutta samalla maksuosuutemme olisi pitkälle toistakymmentä miljardia eu ottaisi elpymisrahastoa varten ensimmäistä kertaa historiassaan merkittävän suuruisen lainan jonka eu maat maksaisivat takaisin jäsenmaksujen muodossa eli kuka vielä tietää millaiseksi tämä maksuosuus lopulta muodostuu kristillisdemokraattinen eduskuntaryhmä sanoo kokeneen parlamentaarikon mauri pekkarisen tavoin ei tällaiselle paketille ehdottomasti ei vastikkeettomalle rahanjaolle miten suomen hallitus suhtautuu tämänkaltaiseen ehdotukseen avoimen rakentavasti kun se ilmiselvästi rikkoo eun aivan keskeisimpiä periaatteita ja sääntöjä

ja niitä pitää harkita siten että ne saavat poliittisen tuen eurooppalaisilta että taloudelliset luvut ovat selvillä eduskunnan täytyy saada tiedot niistä kaikista vastuista jos suomi lähtee mukaan mihin lähtee mukaan minkälaisella summalla siitä että nämä ovat tarkkarajaisia me tiedämme että budjettisuvereniteetti on vain ja ainoastaan tässä talossa ja tämä vaatii myös oikeudellista harkintaa ja ja erittäin tarkkaa tutkintaa me tiedämme että suomen perustuslaki on hyvä ja tiukka ja se lähtee kyllä siitä että yksityiskohtien täytyy olla tiedossa meillä ei ole vielä niitä yksityiskohtia olemassa ja siksi suomi lähtee tietenkin neuvottelemaan siitä että me saamme tuon esityksen paremmaksi koska tuollaisenaan ei ole tietenkään mahdollista että se tulisi menestymään siltä pohjalta lähdemme ja eduskuntaa varmasti informoidaan kun hallitus on asiaa käsitellyt

puhemies komission esitys tästä elpymisrahastosta on kyllä periaatteellisesti erittäin suuri askel se on askel kohti liittovaltiokehitystä kristillisdemokraatit eivät voi hyväksyä tällaista yhteisvastuullista velkaa eivätkä myöskään tulonsiirtounionia

myöskään toisten jäsenmaitten velkoja ottaa toisten jäsenmaitten kontolle tämä velkojen maksu ja myöskin maksutapa ovat tällä hetkellä hämärän peitossa on puhuttu jopa siitä että eulle saataisiin verotusoikeus ja jos olen oikein ymmärtänyt niin täällä hallituksen riveistä ministeri ohisalo on jopa kannattanut tämäntyyppisiä ajatuksia arvoisa hallitus olisin nyt kysynyt onko suomella kanttia sanoa ei tälle esitykselle se aivan selkeästi rikkoo paitsi eun perussopimuksen keskeisiä kohtia myöskin suomen perustuslakia ja sitä millä perustuslaissa ja perustuslakivaliokunnassa on edellytetty vastuitten tarkkarajaisuutta

arvoisa puhemies täytyy tietysti huolella tutkia ja kuunnella lainoppineita ja perustuslakivaliokunnassa käydä läpi mikä on se oikeusperusta mille komissio on tämän oman esityksensä rakentanut en ole itse siitä vielä valmis sanomaan viimeistä sanaa koska komissio on oman esityksensä antanut todeten sen olevan eun perussopimusten mukainen komissio ei ole siis lähtenyt itse rikkomaan omia perussopimuksiaan vaan kyllä perussopimuksista löytyy artikla jossa todetaan että eulla voi olla omia tuloja omia tuloja muitakin kuin jäsenmaksuista koostuvia tuloja samoin komissio on tälle rakentanut oikeusperustan niin sanotulle solidaarisuusartiklalle jossa vedotaan luonnonkatastrofin aiheuttamaan hätätilaan unionissa jolloin eu voi jäsenmaitaan tukea ja luulen että tässä pandemiassa tässä koronakriisissä on aika monen mielestä kyseessä luonnonkatastrofin kaltainen tilanne jossa jäsenmailta myös kysytään solidaarisuutta toista kohtaan mutta sellaista tilannetta ei synny että me ottaisimme toisten olemassa olevia velkoja yhteisvastuullisesti maksettavaksi se

suomessa leipäjonot kasvavat suomessa työttömyys kasvaa pienituloisten ahdinko kasvaa koronakriisi on osunut tänne suomeen mitä tekee eu se pistää suomen maksamaan miljarditolkulla italiaan kreikkaan ja espanjaan suomelle suunniteltu osa eussa on ikuinen velkavankeus komission tarkoituksena on estää uudet brexitit eli jäsenmaiden erot eusta eli tehdään eusta eroaminen niin kalliiksi että kukaan ei voisi ikinä lähteä eusta kuten britit ainakaan maksamatta kohtuutonta hintaa tätä komission pakettia ajavat kansanedustajat eivät aja enää suomen asiaa vaan he ajavat eun asiaa kysyn hallitukselta onko itsenäisyytensä palauttanut iso britannia tällä hetkellä mielestänne huonommassa asemassa kuin suomi

arvoisa puhemies eu ei ole mikään pakkoyhteisö eu ei pakota ketään jäsenmaata sen paremmin mukaan kuin pysymään mukana eusta pääsee pois niin kuin brexit osoittaa toki siinä täytyy neuvotella ehdot ja tulevasta suhteesta ison britannian kanssa käydään parhaillaan neuvotteluja ja ne eivät ole olleet kovin helppoja me emme vielä tiedä millaiseksi tuleva kauppasuhde ison britannian kanssa muodostuu ja käykö tässä niin että saarivaltion talous alkaa kukoistamaan tämä kaikki jää nähtäväksi

voi kuvitella että pärjäisimme jotenkin paremmin ulkopuolella kun neljäkymmentä prosenttia meidän bruttokansantuotteestamme menee vientiin meidän etumme ovat yhtenäisiä ja sen takia me olemme aktiivisesti eun eturivissä vaikuttamassa ja huolehtimassa siitä että suomen ääni unionin täysivaltaisena jäsenenä kuuluu päätöksenteossa

herra puhemies täytyy ymmärtää se että vuonna kaksitoista käytännössä kuitenkin syvennettiin paljon yhteisvastuuta euroopassa tällä hetkellä yhteisvastuuta syntyy evmn kautta ja sitä syntyy euroopan keskuspankin kautta valtavia summia itse euroopan unioniin kuuluminen tuo meille yhteisöllisyyttä ja tämä kaikki pitää ymmärtää tähän pohjalle nyt on hyvä että kun tätä uutta rahoitusvälinettä neuvotellaan niin sitä ollaan tuomassa osaksi euroopan unionin budjettia siitä tulee demokraattinen ja läpinäkyvä ja sille voi antaa tukensa koska silloin pystytään näkemään millaisia ratkaisuja tehdään demokraattisesti ja avoimesti mutta silloin tullaan niihin ehtoihin ja edelleen siihen neuvotteluun on suomen hallituksen tehtävä neuvotella suomen kannalta parhaat mahdolliset ehdot pitäen kiinni niistä meidän pitkistä periaatteista kun te sanoitte ministeri tuppurainen että suomi tapauskohtaisesti tekee yhteistyötä niin kyllä pohjoisten pienten euroopan maiden talouslinja on juuri nyt se paikka missä sitä yhteistyötä sen niin sanotun hansaryhmän kanssa pitää tehdä jotta meillä on liittolaisia

salista tulee jo vastauksia arvoisa puhemies edustaja orpo yksi tapa arvioida tätä on tietysti että suomi on euromaa eli toisin kuin naapurimaamme ruotsi ja tanska me olemme valinneet sen että me olemme yhteisvaluutassa se on jo yksi luonteva tapa ikään kuin arvioida sitä miten suomi suhtautuu tähän eurooppa politiikkaan toki me olemme valmiita tekemään yhteistyötä esimerkiksi sisämarkkinoitten syventämiseen liittyvissä kysymyksissä tai valtiontukisääntöihin liittyvissä kysymyksissä kauppapolitiikkaan liittyvissä kysymyksissä silloin kun se on meidän kaikkien kannalta järkevää mutta senkaltainen pysyvien blokkien luominen olisi tässä tilanteessa kyllä onnetonta koska euroopan unioni on vahva silloin kun se on yhtenäinen tämän hallituksen tavoitteena on tukea vahvaa ja yhtenäistä euroopan unionia joka kykenee ratkomaan aikamme suuria globaaleja kriisejä niitä globaaleja kriisejä ovat muun muassa ilmastohaaste kasvava eriarvoisuus mutta myöskin kasvavat suurvaltapoliittiset jännitteet kauppapoliittiset riidat ja nyt tarvitaan unionia joka kykenee toimimaan
arvoisa herra puhemies teemakohtaisesti suomi tekee aina yhteistyötä samanmielisten maiden kanssa minä olen tänään puhunut oman ruotsalaisen kollegani kanssa eilen itävaltalaisen kollegan erittäin tiivistä yhteistyötä monien lähinaapureiden kanssa mitä tulee talouslinjauksiin ja on aivan selvä että joissain toisissa kysymyksissä mitkä liittyvät vaikkapa maatalouteen tai metsiin tai liikenteeseen voikin olla eri maat joilla on samankaltaisia painotuksia kuin suomella siksi suomi tekee yhteistyötä kaikkien kanssa ja kulloinkin etsii sitä parasta linjaa joka auttaisi myös sen suomalaisen näkemyksen eteenpäinviemistä joten suomi toimii erittäin aktiivisesti ja rakentavasti

arvoisa puhemies tämä eu komission esittämä elpymisrahasto tulee nyt perusteelliseen käsittelyyn ja esitystä on selvästi vielä viilattava avustusten osuus kokonaisuuteen nähden on suuri samalla on tärkeää että varat käytetään tukemaan niitä rakenteellisia muutoksia joita meidän muutenkin pitää tehdä kuten vihreää siirtymää esimerkiksi kysyn täten ministeri tuppuraiselta miten voimme varmistaa että rahoituspakettia käytetään ympäristön kannalta tärkeään vihreään siirtymään ja eun kilpailukykyä parantaviin rakenteellisiin muutoksiin ja että se ei valu juokseviin menoihin näin eu mailla olisi tulevaisuudessa paremmat valmiudet kohdata kriisejä
arvoisa puhemies kiitos edustaja adlercreutzille erinomaisesta kysymyksestä nyt on aika luoda se kasvutarina jolla tämä maanosa eurooppa ja suomi sen mukana nousee uuteen kestävään kasvuun se kasvutarina rakentuu ennen kaikkea kahden varaan green dealin vihreän kestävän kasvun ja digitalisaation paremman tutkimus ja tuotekehitysympäristön näihin kahteen myös tämä elpymiskokonaisuus tähtää ja se toteutetaan sillä tavalla että kaikki rahoitus niin laina kuin avustukset jaetaan monivuotisen rahoituskehyksen ohjelmien kautta nämä ohjelmat on tarkoitus kytkeä eun talouspolitiikan ohjausjaksoon jonka yhteydessä komissio antaa kullekin jäsenmaalle maakohtaisia suosituksia liittyen muun muassa uudistuksiin niihin rakenneuudistuksiin joita kunkin maan niin talous kuin muu yhteiskunta tarvitsee ja kaipaa esimerkiksi samapalkkaisuuteen tai vähähiilisyyteen tai pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan nuorisotyöttömyyden torjuntaan ja niin edelleen tämän talouspoliittisen ohjausjakson kautta nämä varat on tarkoitus ehdollistaa

tässä on myös iso lainapotti kyseessä ja me haluamme jakaa lisää velkaa maille jotka ovat jo nyt ylivelkaantuneita ja kun tiedämme että jossain vaiheessa tulee ekpstä vielä isompi lainapaketti ajaudumme siihen tilanteeseen että meidän on pakko antaa lainoja anteeksi se seuraa tämän jälkeen näiden lainojen anteeksiannon yhteydessä maille on asetettava selvä tiekartta lainojen lainojen anteeksiannon jälkeen tämän rahanpainamisen eli lainojen lisäämisen tulee loppua miten te hallitus kuvittelette että maat kuten italia ja espanja tulevat selviämään jatkuvasta lainanotosta kun ne ovat jo nyt melkein maksukyvyttömiä

se että olemme tässä tilanteessa koronaviruksen seurauksena ei ei ole tietenkään minkään maan talouspolitiikan syytä sille ei ole voinut kukaan yhtään mitään että virus on tullut eurooppaan mutta monilla mailla on ollut ongelmia suoriutua niistä sitoumuksista joita yhdessä olemme eurooppalaisella tasolla maille laittaneet on aivan keskeistä että niistä säännöistä täytyy pitää kiinni ja siksi suomi korostaa aina oikeusperustaa sääntöpohjaisuutta ja tämä koskee myös meitä

on itse vastuussa myös omasta

kaikkein kalleimmaksi tulisi jos eurooppa päästettäisiin vajoamaan pitkittyneeseen syvään koronalamaan suomen viennistäkin yli puolet suuntautuu eu maihin se miten muiden eu maiden talous jaksaa vaikuttaa väistämättä myös meihin komission eilen julkistamassa ehdotuksessa erinomainen piirre on juuri se mistä ministeri tuppurainen puhui eli lyödään kaksi kärpästä yhdellä iskulla valtaosa niistä investoinneista joilla elvytettäisiin eurooppaa

arvoisa puhemies komissio esitti jo alun alkaen vuonna kaksituhattakahdeksantoista eun monivuotisen rahoituskehyksen uusiksi tulolähteiksi kolmea uutta tuloa muun muassa tätä muoviin perustuvaa maksua päästökauppatuloihin ja sitten yhteiseen yhteisöveropohjaan perustuvaa maksua näistä kaikista suomi kävi jäsenmaiden kanssa keskusteluja kun olimme eu puheenjohtajamaa ja päädyimme itse siihen että eniten kannatusta sai tämä muoviin perustuva maksu ja nyt on niin että tämä on sisällytetty tähän komission ehdotukseen tulevalle tulevalle rahoituskehyskaudelle eli suomen tekemä työ on tuottanut tulosta ja yksi uusi oma vara voitaneen ottaa käyttöön jo nyt tulevalla rahoituskehyskaudella mutta nämä kaikki muut kun on keskusteltu eun erilaisista uusista verotulolähteistä digiverosta tai muusta jäävät keskusteltavaksi tuleville vuosille tämän tulevan rahoituskehyksen aikana tulisi voida sopia ottaako eu käyttöön tällaisia uusia uusia omia varoja vai mennäänkö jatkossakin näillä näillä jo tutuksi tulleilla tulolähteillä

herra puhemies vaikka tämä paketti on valtava ja sitä on toki syytä arvioida erittäin kriittisestikin niin silti minua hämmentää se että tästä ikään kuin maalataan semmoinen musta mörkö elinkeinoelämän keskusliitto esimerkiksi totesi että ilman vahvoja yhteisiä toimia eu ei elvy kriisistä ja uhkana on pitkä investointilama se olisi myrkkyä suomen viennille josta josta kuusikymmentä prosenttia kuten edustaja hassi sanoi menee euhun sen sijaan tässä on luotu sellaista mielikuvaa että näillä päätöksillä kun mietitään mihin suomi sitten aikanaan menee suomi menisi liittovaltioon tai suomi rikkoisi bail out sääntöjä ja vastaisi toisten maitten veloista haluan yksiselitteisen vastauksen ajautuuko suomi

toisten maiden veloista siitä mitä sinne on kertynyt holtittoman talouspolitiikan seurauksena eivät voi muut maat alkaa vastaamaan ja kaikkeen mihin suomi menee mukaan se menee yhteisillä päätöksillä siitä mitä me olemme valmiita tekemään sen eteen että suomeen ei tule vaikkapa investointilamaa meidän vientiteollisuudellemme koska meidän teollisuuden rakenne on sen kaltainen että kotimarkkinan menestyminen on meillekin tärkeää

veronkiristykset olisivat ratkaisu tähän vaan meidän täytyy tehdä enemmän työtä nostaa työllisyysastetta tehdä rakenteellisia uudistuksia niin että meille syntyy kestävää kasvua ja että tämä maanosa on kilpailukykyinen yhdysvaltoja tai kiinaa ajatellen joten se että eurooppalaiset yritykset pärjäävät maailmalla että suomalaiset yritykset pärjäävät maailmalla on kyllä tämänkin kansantalouden aivan keskeinen kulmakivi

se se että nyt tuetaan työllisyyttä nyt tuetaan elpymistä on teille myrkkyä mutta te kyllä liputitte kreikka pakettien puolesta siinä en näe kovin suurta logiikkaa arvoisa puhemies eu maiden talouden nostaminen on suomen etu yli puolet meidän viennistämme menee eu maihin mutta paketissa on monta kriittistä kohtaa joihin pitää puuttua ensimmäinen on se ettei tästä missään tapauksessa tule pankkituki miten varmistetaan se että ne varat menevät elvytykseen ja työhön eivät pankkeihin saksaan ja ranskaan miten huolehditaan budjettisuvereniteetista niin että jatkossakin meidän talouspolitiikkamme on omissa käsissä

vielä laajemmat verot globaalisti liittyen vaikka lentoveroon tai siihen muoviveroon jota suomikin on nyt edistämässä eivät voi tietenkään olla kansallisia kysymyksiä vaan niiden täytyy olla kansainvälisiä kysymyksiä nyt niistä aletaan neuvottelemaan mutta tietenkään pelkillä veronkiristyksillä tämä maanosa ja manner ei nouse vaan tarvitaan sitä että me olemme aidosti kilpailukykyisiä verrattuna muihin maanosiin

siksi sääntöpohjaisuus on niin keskeistä että sitten kun tulee ongelmia ja hätää ei tarvitsisi alkaa tulkinnoista

arvoisa puhemies komissio on nyt oman ehdotuksensa elpymisrahastoksi antanut ja selvää on että kun suomi nyt muodostaa oman kantansa niin se muodostaa sen omista kansallisista lähtökohdistaan näitä neuvotteluja varten mutta yhtä selvää on se että kyllä suomen kansallinen etu on se että eurooppa tästä elpyy

ja korjaamaan sitä teen kolme ehdotusta ensinnäkin yksi on se että tätä pitää pystyä merkittävästi suuntaamaan lainapainotteisuuteen avustuspainotteisuudesta toiseksi tuen pitää olla ehdollista läpinäkyvää sitä pitää voida valvoa ja siinä pitää olla myös velvoite laittaa taloutta kuntoon kolmanneksi pitää katsoa myös suomen oman saannin perään esimerkiksi ja vielä lopuksi pitää lähteä siitä että suomen budjettisuvereniteetista pidetään kiinni miltä nämä

herra puhemies on aivan selvää että jos tämänkaltaiset asiat eduskunnan budjettisuvereniteetti ehdollisuus tarkkarajaisuus eivät toteudu niin ei suomi voi olla matkassa sellaisessa ja siksi ne ovat niitä lähtökohtia joiden puolesta me olemme koko ajan tehneet työtä ennen kuin komissio edes esitti omaa pakettiaan suomi on aina korostanut sitä että me arvostamme lainapainotteisuutta kun tähän tulee nyt uusia elementtejä siinä että tehdään myös isoja avustuksia niin voi olla niin että jos ajatellaan vaikka tieteeseen ja tutkimukseen tai aluekehitykseen nykyistenkin ohjelmien kautta niissä on aina olemassa ehtoja tästä ainoastaan alkaa nyt iso iso neuvottelu siitä mihin suuntaan suomi pystyy tätä pakettia parantamaan mutta eduskunnan budjettisuvereniteetti tarkkarajaisuus ovat niitä asioita joita ilman suomi ei pysty asiaa hyväksymään joten niiden

arvoisa puhemies te ministerit totesitte että olette käyneet verrokkimaidemme kumppanimaidemme kanssa keskusteluja ja teillä on ollut ehtoja ennen komission esitystä voisiko kohtuudella pyytää että julkistaisitte ne ja kertoisitte niistä myös hyvissä ajoin etukäteen että voidaan käydä näin laajoista asioista kansalaiskeskustelu suomessa vai voiko olla niin että mahdollisesti syy miksi ette ole enää tehneet yhteistyötä hansaryhmän kanssa on se että suomi on lipumassa heikon talouspolitiikan maaksi ministeri kulmuni puhui sen puolesta että valtiot vastaavat omasta talouspolitiikastaan ja tekevät vaadittavia rakenneuudistuksia kuitenkin on niin että suomella tai marinin hallituksella pikemminkin ei ole ole tehdä minkäänlaisia uudistuksia alijäämä on tänä vuonna kaksikymmentä miljardia ja tästä eteenpäin joka vuosi kymmenen miljardia vaikka näillä näillä meidän verrokkimaillamme alijäämä muuttuu ylijäämäksi jo parin vuoden päästä milloin laitatte suomen eurokuntoon arvoisa
arvoisa herra puhemies koronakriisistä johtuen suomi velkaantuu tänä vuonna erittäin rankasti se pitää paikkansa kokoomus on käsittääkseni esittänyt vielä suurempia menolisäyksiä kuin tämä hallitus joten velkaa kyllä nyt otetaan paljon mutta ei ihan niin paljon kuin kokoomus on esittänyt sitten on myös niin että sen vastapainona meidän täytyy pystyä myös taittamaan tuo velkaantuminen ja se tulee vaatimaan erittäin massiivisia rakenteellisia uudistuksia ja ja jos niitä uudistuksia ei pystytä tekemään se tulee vaatimaan erittäin mittavia budjettisäästöjä se tulee vaatimaan verojen muutoksia ihan samanlaisessa tilanteessa ovat monet eurooppalaiset maat joka ikinen maa meidän taloutemme pitäisi olla niin hyvässä kunnossa että kun tulee tämänkaltainen tilanne me voisimme vahvemmin elvyttää viime vuosikymmenen aikana suomi ei selviytynyt finanssikriisistä kertaakaan ylijäämäiseksi ja siinä mahtaa olla kokoomuksellakin oma osansa

arvoisa puhemies tässä velkapaketissa suomi vastaisi muiden maiden veloista ja nimenomaan saksalaisten ja ranskalaisten rahoituslaitosten sitoumuksista italiaan ja espanjaan vaikka edustaja arhinmäki muuta väittää ministeri tuppurainen vastasi että suomi vaikuttaa ties missä pöydissä hyvin ajetaankin siksi kysyn ministeri kulmunilta pitääkö paikkansa että ministeri ei yhdeksäs huhtikuuta vaatinut perustuslakivaliokunnan edellyttämää ehdollisuutta vaan hyväksyi silloin euroryhmän päätöksen lainojen ehdollisuuden poistamisesta lisäksi kysyn tuppuraiselta miten neuvottelut ovat mielestänne edenneet jos tarkoitus oli saada lainapainotteinen paketti joka sisältää ehtoja ja vastikkeellisuutta nyt kuitenkin kaksi kolmasosaa siitä on puhdasta lahjarahaa viisisataa miljardia euroa ilman ehtoja ilman vastikkeellisuutta ja vielä siten että kun muut maat saavat niin suomi maksaa ja kohta ilmeisesti maksaa vielä vähän lisää veroina

puhemies suomen eu vaikuttamisen linjahan on varsin avoin se kanta tulee aina eduskuntaan ja siihen kantaan pääsee oppositio vaikuttamaan valiokunnissa vaikuttamaan valiokunnissa perustuslakivaliokunta on kahteen otteeseen käsitellyt sitä asiaa johon edustaja junnila tässä viittasi euroopan vakausmekanismin ehdollisuutta ja suuri valiokunta on minulle myöntänyt kannan kun olen lähtenyt suomea edustamaan joten meillä se vaikuttaminen tapahtuu etukäteen etukäteen tapahtuu meillä se kannanmuodostus niistä kaikista kannoista te voitte lukea että suomi on aina kannattanut ehdollisia ratkaisuja suomi on kannattanut lainapainotteisia ratkaisuja tarkkarajaisuutta budjettisuvereniteettia nuo kannat ovat täysin avoimia ne ovat suuren valiokunnan sivuilta luettavissa ja perustuslain tulkinnan mukaisia ja ja niiden pohjalta me toimimme on hienoa että suomella se vaikuttaminen on etukäteistä eduskunnan kautta eikä jälkikäteistä kuten monissa maissa on

suomen suomen eurooppa politiikka lähtee siitä että me hoidamme suomen etua parhaiten toimimalla avoimesti ja rakentavasti ja vieden omia esityksiämme eteenpäin ilman että tyrmäämme asioita ikään kuin neliraajajarrutuksessa jo heti ovella

meidän näkemyksemme mukaan kaikkien kannalta olisi parempi että tämä elvytyskokonaisuus muodostuisi enempi lainapainotteiseksi nyt me olemme saaneet tästä komission esityksen mutta tämä on vasta komission esitys ja nyt ne todelliset neuvottelut alkavat ne käydään eurooppa neuvostossa eurooppa neuvoston puheenjohtajan charles michelin johdolla siellä suomen pääministeri sanna marin edustaa suomea eduskunnasta saatavan mandaatin perusteella ja siellä sitten päätetään millainen lopputulos on suomen kannalta paras

seuraava kysymys edustaja kanerva

vakaa turvallisuus on myös terveen talouden ja hyvinvointiyhteiskunnan perusta edellinen pääministeri ja nykyinen pääministeri ovat selkeästi ottaneet kantaa suomen turvallisuuden eräisiin perusratkaisuihin tarkoitan hävittäjähankintaa mutta nyt on ilmassa harmittavan paljon sellaista keskustelua joka luo epävarmuutta asian ympärille siitä huolimatta että selvitysryhmät selontekoryhmät ja hallitusohjelma dokumentteina antavat täysin toisenlaisen viitan yksimielisesti siitä kuinka suomen tulisi näissä asioissa edetä jopa eduskuntaryhmien puheenjohtajien tasolla mikä on aika erikoista he ovat keskeisiä vastuunkantajia koko asiaa ajatellen kyse on kuitenkin siitä onko meillä puolustuskykyä oman maamme asioitten perusteiden turvaamiseen myöskin huomenna kysyn pääministerin sijaiselta ministeri kulmunilta onko hallitusneuvottelujen yhteydessä sovittu että joillakin puolueilla on erivapauksia joittenkin perusasioitten suhteen ja onko mahdollista poiketa hallituksen linjasta muuten tämä ei käy ymmärrettäväksi ja sen vuoksi totean yksinkertaisesti että nyt me tarvitsemme hyvin selkeän yksiselitteisen kannan siitä mikä on

arvoisa puhemies on aivan selvää että kun suomen taloudellinen tilanne on muuttunut koronaviruksen myötä me joudumme sopeuttamaan hallitusohjelmaa taloudellisilta osin monestakin eri näkökulmasta se on aivan selvää mutta sitten on tiettyjä parlamentaarisia perusteita joita edustaja kanerva tässä hyvin luki ja ja yksi niistä varmastikin liittyy suomen turvallisuuteen ja kokonaispuolustukseen käsittääkseni yhdeksänkymmentä luvun laman aikana pystyttiin tekemään edellisiä mittavia hävittäjähankintoja vaikka taloustaantuma oli suuri ja kyllä kun edellinen eduskunta on jo linjannut asioista yli puoluerajojen on aivan pyritään edistämään kun kysymyksessä on hankinta joka vaikuttaa kaksituhattakuusikymmentä luvulle asti niin sitä ei voi aivan vähäpätöisesti heitellä edestakaisin vaan sitä tullaan edistämään suomalaisen kokonaisturvallisuuden ja puolustuksen

puhemies itsenäisen valtion tärkeimpiä tehtäviä on luoda vakaat ja turvalliset olot kansalaisilleen siinä tietysti erityisen tärkeää on viisas ulko ja turvallisuuspolitiikka mutta myös uskottavat puolustusvoimat osa sitä on toimivat ilmavoimat tämä on toki iso investointi ja on ymmärrettävää että siitä käydään myös kriittistä keskustelua mutta suomi ei voi olla ilman uskottavia ilmavoimia on hyvä muistaa että aivan joka vaalikausi tai edes joka vuosikymmen näin isoa investointia ei tarvitse tehdä tällä pärjätään tuonne kaksituhattaviisikymmentä jopa kaksituhattakuusikymmentä luvulle saakka hallitusohjelmassa on tästä selkeä kirjaus ja sillä eteenpäin mennään ja uskon että hallitus ja eduskunta kykenevät tarvittavat päätökset tekemään kun sen aika on edustaja kanerva homma hoidetaan
kiitoksia

hieman asian eteenpäinvientiä kysyäkseni näistä vaativista neuvotteluista joihin pääministerin sijainen tässä viittasi helpottaako niiden neuvottelujen käymistä se että jotkut suomalaiset keskeiset poliitikot esittävät julkisuudessa kantoja että koneet ja aseistus niihin pitää hankkia jostakin tietystä tällä hetkellä keskenään kilpailevista toimittajatahoista helpottaako se hallituksen neuvotteluasetelmaa vai vaikeuttaako se sitä kertokaa yksiselitteisesti

arvoisa puhemies kyllä tämän hankkeen täytyy kestää avointa keskustelua kriittistäkin keskustelua ja se kyllä sen kestää yhtä lailla tärkeää on että tämä on avoin ja reilu kilpailu ja tässä hankkeessa kyllä hyvin tarkkaan pidetään siitä kiinni että kilpailu on on reilua

arvoisa puhemies tätä hornetien korvaamiskeskustelua on käyty jo pitkin viime vaalikautta kaikkien puolueiden kesken ja valiokunnissa hyvin pitkälti ja kyllä se konsensus on ollut lähes yksimielinen ehkä vasemmistoa vähän lukuun ottamatta siinä mielessä vaikka meillä nyt on tämmöinen taloudellinen kriisi päällä on hyvin ymmärrettävää se että kuitenkin puolustusvoimien täytyy uusia kalustoa niiltä kriittisiltä keskeisiltä osin kuten ilmavoimien osalta kuten alkuaan on jo suunniteltu

tätä on puolustushallinnossa arvioitu tietysti jo vuosienkin ajan se arvio on kyllä tälläkin hetkellä se että tuolla kymmenen miljardin katolla tämä voidaan toteuttaa korvata nykyiset hornetit täysimääräisesti hornetithan käytännössä vanhenevat vuosina

kaksituhattakolmekymmentä eli sinne saakka niillä voi lentää mutta sen jälkeen ne tulevat käyttöikänsä päähän sen takia tuo investointi on perusteltua tehdä ensi vuonna ja uudet koneet mitä ne sitten ovatkaan alkavat sitten muutaman vuoden viiveellä pikkuhiljaa korvata näitä vanhoja horneteja tämän lisäksi tarvitaan totta kai normaaliin tapaan investointeja muihinkin puolustushaaroihin mutta lähellekään saman mittaluokan investointeja ei muualla tarvita lisäksi täytyy kiinnittää huomioita esimerkiksi käyttökustannuksiin vuosittaisiin käyttökustannuksiin elinkaarikustannuksiin mutta nämä kaikki ovat mukana tässä kilpailutuksessa myös teollinen yhteistyö kotimaan kanssa

herra puhemies suomi on vuosikymmenten aikana rakentanut itselleen maineen kansainvälisen puolustusyhteistyön saralla meidät tunnetaan aktiivisena ja yhteistyökykyisenä puolustustoimijana jolla on uskottava oma maanpuolustus

kiitoksia kysymyksestä näitä hävittäjähankintojahan tehdään monessa muussakin maassa taitaa olla lähemmäksi kahdenkymmenen euroopan maata joissa lähitulevaisuudessa tai parhaillaan korvataan vanhoja hävittäjiä epäilemättä monessa muussakin maassa käydään myös kriittistä keskustelua aivan yksimielisiä päätöksiä tuskin juuri juuri missään missään tehdään ja niin kuin sanoin tämä täytyy kestää olen tavannut kollegoja eri maista ja ja ei siellä nyt ole tuotu esiin esiin huolta suomalaisen poliittisen keskustelun takia tästä hankkeesta millään tavalla

arvoisa herra puhemies nimeä mainitsematta edustajat kanerva ja pelkonen ainakin selkeästi viittasivat minuun ja tietysti voin ottaa kohteliaisuutena sen jos minun poliittiset linjaukseni ovat niin jykeviä että ne horjuttavat koko suomen puolustusta mutta siitä huolimatta pidän hivenen erikoisena kokoomuksen näkemystä siitä että suomen historian suurimmasta ja kalleimmasta ei voisi käydä kriittistä julkista keskustelua tähän asti olen aina ajatellut että kokoomus sentään on demokratian ja avoimen keskustelun kannalla jossa voidaan tuoda erilaisia näkemyksiä esiin me olemme tuoneet esiin koko ajan sen että suhtaudumme kriittisesti määrään hintaan ja elinkaarikustannuksiin nämä pitää voida avata ja niistä pitää käydä keskustelua ja tämän me olemme tuoneet koko ajan esille onko käynyt niin puolustusministeri kaikkonen että kokoomus on hermostunut sen vuoksi että suomen kansan enemmistön näkemys mielipidemittausten mukaan näyttäisi siltä että tämä keskustelu saa lopulta vähän tuulta siipien alle

arvoisa arvoisa

puhemies vaikka sanonkin että kriittistä keskustelua täytyy pystyä käymään niin toivoisin kuitenkin että tästä ei tehtäisi kovin puoluepoliittista kysymystä vaan tässä jokainen puolue ja edustaja katsoo tätä isänmaan pitkäaikaisen turvallisuuden ja edun näkökannalta joukko tässä salissa kyllä varmasti

arvoisa herra puhemies on terveellistä käydä kriittistä ja ennakkoluulotonta keskustelua julkisen rahan käytöstä ja prioriteeteista olen kuitenkin hiukan hämilläni siitä että vaikka vasemmisto haluaisi lykätä kymmenen miljardin investointia maanpuolustukseen sillä ei tunnu olevan paljon sanottavaa siihen että suomen pitäisi sijoittaa sama summa toisten eu maiden ja saksan ja ranskan pankkien tukemiseen jos te olette sitä mieltä että hävittäjät ovat maanpuolustuksen kannalta väärä investointi niin se on eri mutta sellaista priorisointia on hiukan vaikea ymmärtää että rahan lapioiminen ulkomaille menisi maanpuolustuksen kaltaisten perustehtävien ohi vasemmisto ei yleisesti ottaen ole ollut halukas sopeuttamaan hallitusohjelmaa muuttuneisiin taloudellisiin olosuhteisiin viittaan vaikkapa kehitysapumäärärahoihin tai oppivelvollisuuden laajentamiseen kysyisinkin ministeri anderssonilta kuuluuko maanpuolustus teidän mielestänne valtiovallan ydintehtäviin

arvoisa puhemies varmaan opetusministeri täällä kyselytunnilla vastaa tähän oppivelvollisuutta koskevaan osuuteen tästä kysymyksestä ja on aivan totta että en ole halukas lykkäämään tai siirtämään tätä tärkeää ja tarpeellista oppivelvollisuuden uudistamista eteenpäin koska näen sen tämän vaalikauden keskeisimpänä koulutus ja työllisyyspoliittisena reformina mitä tämä hallitus tulee tekemään

olevan juurikin sellaista politiikkaa mihin meidän kannattaakin tässä tilanteessa panostaa toivottavasti sama linja pätee myöskin euroopan tasolla eli ymmärretään koulutuksen ja osaamisen merkitys työllisyydelle ja elpymiselle

arvoisa puhemies suomi on tosiaan maa jossa voi käydä avointa kriittistäkin keskustelua erilaisista aiheista koskee se sitten hx hankintaa eu tukipakettia tai vaikkapa oppivelvollisuuden pidentämistä ja hyvä niin palaisin vielä tähän hx hankintaan siltä osin että vaikka tätä keskustelua on on ymmärrettävää käydä uskon että tämä koronakriisi on kuitenkin opettanut meille monia asioita joista on syytä pitää kiinni ja ottaa oppia ensinnäkin kuten edustaja kanerva täällä jo aikaisemmin totesi olemme todellakin huomanneet että talous terveys ja turvallisuus ovat kiinteästi toinen toisiinsa linkittyneitä toiseksi suomi ei ole suojassa miltään kriisiltä emme ole ikään kuin missään sellaisessa suojakodissa tai teflonissa joka suojaisi meitä mahdollisilta uusilta uhkilta juuri tästä syystä on tärkeää että myös tästä hx hankkeesta pidetään

arvoisa puhemies luonnollisesti omista lähtökohdista suomi on sotilasliittoihin kuulumaton maa ja se tarkoittaa myös sitä että meidän täytyy itse huolehtia omasta puolustuksestamme tästä koronasta on syytä oppia monia asioita kun tuli tämmöinen kansainvälinen kriisi niin huomattiin että maskipula iskee meihin ja samaan aikaan moneen muuhunkin maahan maailmalla oli mahdotonta saada maskeja maailmalta ainakaan äkkiä ainakaan hyvälaatuisia kovin nopeasti ja taitaa vieläkin olla vähän tekemistä tämän asian kanssa

toivoisin että tässä nyt pidettäisiin kiinni yhteisesti kirjatuista yksimielisesti kirjatuista linjauksista joihin myöskin hallitus on sitoutunut laajan parlamentaarisen keskusteluprosessin tuloksena ja että erillisirtiotot myöskin todettaisiin hallituksen piirissä mahdottomiksi koska kysymys on suomen puolustuksen uskottavuudesta myöskin ulkopuolisten tarkkailijoiden silmissä toivon että me kaikki jaamme tämän yhteisen näkemyksen suomen puolustuksen tärkeydestä ja yksimielisyydestä vai mitä varapääministeri

kuten pitkäaikainen parlamentaarikko kanerva hyvin tietää hallitusyhteistyö on aina tietenkin hallitusohjelman noudattamista ja niitä asioita toteutetaan jotka sinne on yhdessä kirjattu niistä esimerkiksi tämä hävittäjähankinta on yksi sellainen joka vielä varmasti on suuruusluokassaan paitsi taloudellisesti myös totta kai puolustuksen ja turvallisuuden kannalta niin keskeinen että sitä ei kannata politisoida vaan siinä täytyy todella ajatella laajasti isänmaan turvallisuutta on selvä asia että puolueilla on tietenkin erilaisia painotuksia ja ulostuloja ja ja näkemyksiäkin mutta hallituksessa noudatetaan hallitusohjelmassa olevia asioita ja niiden puolesta sitten edustajat tekevät työtä ja erityisesti tässä hävittäjähankinnassa yli hallitus oppositio rajojen koska se on suomen turvallisuuden ja isänmaan kannalta aivan keskeistä että meillä on

arvoisa puhemies toteaisin tähän vielä sen että kun todella jossakin on ehdotettu että olisi jonkinlainen säästökeino lykätä tätä hankintaa nyt vaikkapa viisi vuotta eteenpäin niin sanoisinpa että pikemminkin päinvastoin hornetit todella tulevat käyttöikänsä päähän tekniikka vanhenee metalli väsyy suorituskyky laskee jos käyttöikää haluttaisiin vielä vuosia pidentää niin niihin pitäisi laittaa lisää rahaa ei vähemmän vaan lisää rahaa ja senkin jälkeen meillä tämä investointi olisi edessä on järkevämpää toteuttaa se aivan suunnitellun aikataulun mukaisesti

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia asian käsittelyssä noudatetaan aikataulutettujen asioiden osalta sovittuja menettelytapoja ministeri kulmuni olkaa

hetkinen pyydän hiljaisuutta saliin keskustelut ulkopuolelle olkaa hyvä

merkittävästi synkempään suuntaan ja valtiovarainministeriö arvioikin talouden supistuvan viisi pilkku viisi prosenttia tämän vuoden aikana heikentynyt talouskehitys näkyy julkisen talouden rahoitusaseman voimakkaana heikentymisenä kaikilla julkisen talouden osa alueilla voimakkaimmin lainatarve kasvaa valtiontaloudessa ja kuluvan vuoden kolmannen lisätalousarvion pohjalta arvioituna valtionvelka kasvaa noin sataankahteenkymmeneen miljardiin euroon kuluvan vuoden loppuun mennessä valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan velkaantuminen jatkuu myös lähitulevaisuudessa ylittäen sadankahdenkymmenenviiden miljardin rajan ensi vuoden aikana voimassa olevan lainanottovaltuuden mukaan valtioneuvosto voi ottaa lainaa valtiolle siten että velkaa saa olla nimellismääräisesti enintään satakaksikymmentäviisi miljardia euroa ja tähän saa sisältyä enintään kahdeksantoista miljardia euroa lyhytaikaista lainaa jonka laina aika sitä otettaessa on enintään kaksitoista kuukautta kuten edellä on todettu valtionvelka tulee koronakriisin seurauksena kasvamaan lähiaikoina voimakkaasti ja se ylittää valtiovarainministeriön perusennusteen mukaan nykyisen valtuuden rajan jo ensi vuoden aikana talouskehitys voi kuitenkin osoittautua ennustettuakin heikommaksi jolloin valtuuden yläraja tulee vastaan ennakoitua nopeammin toimiminen lähellä lainanottovaltuuden ylärajaa vaikeuttaa valtion velanhallintaa ja vähentää mahdollisuutta tarkoituksenmukaisen kassapuskurin ylläpitämiseen yllättävien menojen varalta tästä syystä nykyistä valtioneuvostolle myönnettyä lainanottovaltuutta esitetään korotettavaksi sataanviiteenkymmeneen miljardiin euroon velan kasvu tulee lisäämään myös lyhytaikaisen lainanoton tarvetta minkä takia lyhytaikaisen velan enimmäismäärää nostettavan kahdeksastatoista miljardista eurosta kahteenkymmeneenviiteen miljardiin euroon muilta osin nykyiseen valtioneuvostolle myönnettyyn valtuuteen ei esitetä muutoksia

arvoisa puhemies tämä valtionvelan lainanottovaltuuden nostaminen on tässä tilanteessa siinä mielessä rutiininomainen asia että se on välttämätöntä kun tiedämme että tuo yläraja lähestyy valtionvelka on kasvanut finanssikriisin jälkeen vuodesta kaksituhattakahdeksan erittäin kovaa tahtia likimain kaksinkertaiseksi valopilkku oli tuo pääministeri juha sipilän tarkan talouden hallituskausi jolloin yhtenä vuonna vuonna kaksituhattakahdeksantoista pitkästä aikaa pystyttiin jopa lyhentämään valtionvelkaa tämä tilanne jossa me nyt olemme velkaa on jouduttu tekemään lisää ei johdu hallituksesta eikä talouspolitiikasta vaan talouden ulkopuolisesta tekijästä sellaisesta tekijästä jolle meistä kukaan ole voinut mitään hallitus on tietysti joutunut tässä tilanteessa valtionvelkaa lisäämään tietysti täytyy ihmetellä että viimeisen kahden kuukauden aikana talouspuolueena aikaisemmin tunnettu kokoomus on joka asian yhteydessä täällä esittänyt vielä suurempaa valtionvelan ottoa tämänhän ministeri kulmuni totesikin tuossa suullisella kyselytunnilla se meitä on täällä tietysti kovasti hämmästyttänyt nyt valtionvelan otto on sikäli hiukan helpompaa että suomelle jopa maksetaan velan ottamisesta ja siinä mielessä tällä nyt

velan osuudella ei ole suoria budjettivaikutuksia lainkaan meidän täytyy tietysti pyrkiä elvyttämään talouttamme kun nyt selviämme tästä pahimmasta kriisistä se talouden elvyttäminen tarkoittaa sitä että jos aiomme saada kasvua aikaan ja työllisyyttä parantaa niin emme tietystikään voi lähteä veronkiristysten ja menoleikkausten tielle vaan meidän täytyy pyrkiä rakenteellisiin uudistuksiin työn määrää ja työn tuottavuutta on parannettava työn määrää lisättävä ja tuottavuutta nostettava ja siihen on tietysti monia keinoja joihin uskon tämän hallituksen pystyvän tärkein on tietysti tuo hieman jo näköpiirissä oleva viimein toteutuva terveystoimen uudistus mutta tietysti tarvitsemme sosiaaliturvauudistuksen ja ennen kaikkea työmarkkinauudistuksen jolle uskon myös ammattiyhdistysliikkeen olevan suosiollinen kun kun asioista neuvotellaan sillä tavalla että siinä otetaan eri osapuolten näkemykset asianmukaisesti huomioon

arvoisa puhemies valtion lainanoton tulee perustuslain mukaan perustua eduskunnan suostumukseen ja siksi me nyt käsittelemme tätä hallituksen esitystä valtioneuvoston lainanottovaltuuden muuttamisesta edustaja kiviranta toi hyvin esille miten me olemme nyt yhdessä ja yksituumaisesti hyväksyneet sen että olemme joutuneet ottamaan valtiona todella tuntuvasti lisää lainaa mutta muuta mahdollisuutta meillä ei tässä tilanteessa ole ollut valtiovarainministeriön ennusteen mukaan suomen kokonaistuotanto supistuu tänä vuonna noin viisi pilkku viisi prosenttia ja jos emme tee oikeita toimenpiteitä tämä aiheuttaa niin sanotun kiikkulaudan eli kun talouskehitys menee alaspäin silloin työttömyys ja etuusmenot nousevat ylöspäin ja kun työttömyys nousee ylös verotulot menevät alas on ehdottoman tärkeää minkä edustaja kiviranta toi hyvin esille että me olemme jo nyt tässä vaiheessa kun hoidamme tätä akuuttia koronakriisiä henkisesti valmiita ja valmistautuneita tekemään rakenteellisia uudistuksia juuri muun muassa sote uudistuksen ja sosiaaliturvauudistuksen eli sotu sotu uudistuksen joiden yhtenä keskeisenä tavoitteena on se että me voimme jatkossakin turvata peruspalvelut kansalaisille ja että suomi olisi tulevaisuudessakin sellainen maa jossa voi asua maailman onnellisin kansa on muistettava että velka on veli otettaessa mutta veljenpoika maksettaessa ja että velanotto pahimmillaan on meidän lastemme verottamista koska jossakin vaiheessa ne velat on maksettava ja meidän on jätettävä suomi sellaisessa kunnossa meidän lapsillemme että he he saavat asua maassa jossa on hyvä elää arvoisa puhemies tänään on puhuttu eusta ja eurooppalaisesta yhteistyöstä ja pidän ehdottoman tärkeänä sitä että me me tuemme ja edistämme eurooppalaista yhteistyötä mutta olen hyvin iloinen siitä huomiosta minkä muun muassa valtiovarainministeri kulmuni toi esille että suomen pitää tiukasti pitää kiinni kiinni siitä että jokaisen eu maan tulee vastata itse talouspolitiikastaan ja omista veloistaan siksi tähän eu komission esitykseen on suhtauduttava kriittisesti ja siitä on saatava euroopassa sellainen yhteinen näkemys ja yhteinen paketti johon suomikin voi sitten sitoutua

arvoisa puhemies kun edellinen puhuja nyt päätti tähän aihealueeseen niin minäpä jatkan sen verran että olen täsmälleen samaa mieltä se periaate että jokainen vastaa omista veloistaan on edelleen erittäin perusteltu ja vastuullinen ja kyllä minun näkemykseni mukaan tulee olla niin että tämä nyt esitetty euroopan unionin tukipaketti vaatii korjauksia korjauksia sitä on lähdettävä korjaamaan ja tällaisenaan sitä ei tietenkään pidä pidä hyväksyä puhemies tämä lainanottovaltuuden nostaminen tässä tilanteessa on mielestäni täysin perusteltua koko ajanhan tässä valitettavan koronakriisin ratkaisussa talouspoliittisessa mielessä on lähdetty kuitenkin siitä tärkeästä näkökulmasta että nyt mennään terveys edellä ja nyt mennään se näkökulma edellä että tässä tilanteessa akuutissa tilanteessa tässä ja nyt me turvaamme suomen työpaikkoja me estämme konkursseja me pidämme ihmisistä huolta me pidämme ihmisten toimeentulosta huolta ja se edellyttää tämänkaltaista talouspolitiikkaa kuin tässä ja nyt on tehty lukuisten lisätalousarvioiden myötä on tärkeää että saamme kohta neljännen lisätalousarvion jossa myös näitä elvytystoimia katsotaan syksyllä on syytä katsoa tulevaisuuteen niin kuin hallitus aikoo ja tässä alleviivaisin tätä vihriälän neljän talousviisaan erittäin arvostetun talousviisaan paperia jossa nimenomaan lähdetään siitä että nyt oikea kulma ei ole lähteä

mielestäni oli tärkeää muun muassa se että tämä vihriälän neljän viisaan talouspaperi otti selkeän kannan esimerkiksi oppivelvollisuuden sen iän nostamisen puolesta koska se nähtiin merkittävänä tulevaisuusinvestointina ja tekona suomalaisten nuorten hyväksi ja heidän tulevaisuutensa hyväksi mennään näillä opeilla niin sanotusti eteenpäin mielestäni se on aivan oikea suunta ja hallitushan juuri juuri tätä on ilmaissut aikovansa tehdä tässä suhteessa puhemies mielestäni olemme vaikeassa tilanteessa jossa ei pidä aliarvioida sitä että velkaannumme kuitenkin siihen nähden mikä tilanne voisi olla me olemme suhteellisen hyvässä perusasetelmassa täällä kokoomus puheenjohtaja orpo arvostan kovasti että jäitte tänne saliin olin jo vähän varustautunut että kokoomus täällä tulee kritisoimaan velanottoa joten sanonpa vain että olemme hieman ihmetelleet puhemies sitä että jo viime jouluna ennen koronakriisiäkin kokoomus esitti

arvoisa puhemies helppoa jatkaa tästä edustaja viitasen ansiokkaasta puheenvuorosta että kyllähän tämä on vähän erilainen tilanne tietyllä tapaa kun kokoomukselta tulee kovia esityksiä

täällä puhutaan kyselytunnilla tai muulla on sali täynnä ja kritisoidaan mutta silloin kun tulee oikea esitys jossa nyt lainavaltuuksia sitten esitetään ei täällä kauheasti oppositiota asia loppujen lopuksi kiinnosta mikä sinänsä on erikoista niin kuin täällä hallituksen esityksessä on todettu meillähän on merkittäviä pääomavastuita erityisesti kansainvälisille rahoituslaitoksille ja haluaisin kyllä huomauttaa perussuomalaisille joita tämä keskustelu ei näköjään kiinnosta koska salissa ei ole yhtään perussuomalaista että kun he väittivät äsken kyselytunnilla edustaja junnila sen totesi että ministeri kulmuni ei olisi vaatinut yhdeksäs neljättä euroryhmässä pevin edellyttämää ehdollisuutta vaan hyväksyi silloin euroryhmän päätöksen lainojen ehdollisuuden poistamisesta niin olisin halunnut kuulla häneltä mihin tämä tieto perustuu

suuri valiokunta on hyvin pidetty informoituna ja myöskin on kuultu ministeri vastaavasti myöhemmin pääministeri marinia tämän asian ympärillä ja niiden reunaehtojen mitä perustuslakivaliokunta on on asettanut mukaan on myöskin toimittu eli haluan kiittää ja myöskin pääministeriä siitä että on toimittu erittäin tarkasti suomen edusta huolta pitäen eikä ole mitään syytä epäillä että olisi toimittu jollakin toisella tavalla kuten edustaja junnila täällä salissa aiemmin esitti

herra puhemies täytyy vähän nyt ihmetellä tätä hallituspuolueiden edustajien intoa mätkiä oppositiota jos te edustaja viitanen käyttäisitte kaiken tuon tarmonne siihen työhön että tämän maan talous saataisiin nousuun niin niin varmasti jotain jotain tulostakin syntyisi mutta arvostettu edustaja keskittää kaiken tarmonsa ja voimansa opposition mätkimiseen sen sijaan että esittäisitte ratkaisuja niitä me emme nyt vielä kuulleet mutta herra puhemies ehkä niitä kuulemme sitten myöhemmin herra puhemies on tietysti totta että valtion velanotto kasvaa ja julkinen velanotto kasvaa voimakkaasti tämän kriisin myötä mehän olemme esittäneet ilman muuta toimia joilla syvimmän kriisin yli päästään jotta työpaikat ja yritykset pelastetaan se on tietysti tärkeää että näitä panostuksia nyt tehdään jotta tämän kriisin vaikutuksia voidaan lieventää mutta sen jälkeen herra puhemies on on tärkeää että tämän maan talous laitetaan kuntoon ja silloin tietysti katse kääntyy hallitukseen ja tulevaan budjettiriiheen täällä hallituspuolueiden edustajat puhuvat nytten reippaasti näistä rakenteellisista uudistuksista mutta

on tällä tapaa rakennettu hötön päälle herra puhemies näitä näitä toimia kyllä ilman muuta tarvitaan sillä vmn uusimman ennusteen mukaan jos jos tätä rataa mennään eteenpäin vuonna kaksituhattakaksikymmentäkolme vielä julkinen nettoluotonanto on lähes neljä prosenttia bruttokansantuotteesta puhutaan noin kymmenen miljardin

eroja rupeaa löytymään sillä sillä jos jos katsotaan vihriälän raporttia niin niin on on aivan aivan liian pitkä vuodesta kaksikymmentäkolme lähtien lähdetään tekemään tätä talouden sopeuttamista kyllä se työ täytyy aloittaa heti ja ja nimenomaan sieltä työllisyyden ja kilpailukyvyn kautta ja näistä uusista menolisäyksistä luopumisen kautta päästään jo herra puhemies varsin pitkälle

herra puhemies se että suomi pystyy nyt kriisin keskellä ottamaan velkaa perustuu siihen että normaaliaikoina esimerkiksi viime hallituskaudella ja aikaisemmillakin suomessa on kuitenkin pidetty kiinni siitä että julkinen talous pyritään tasapainottamaan sehän on se idea että silloin kun normaaliaikoina pidetään asioista huolta niin silloin valtio voi tämmöisen kriisin keskellä ottaa velkaa ja se on se on täysin hyväksyttävää vaikka me kaikki tiedämme että velka pitää jonain päivänä maksaa takaisin ne ovat aika pieniä pieniä eroja tässä kymmenien miljardien määrässä mitä on ollut opposition että ei niistä nyt kannata ihan hirveästi hirveästi meteliä pitää elleivät ne sitten ole sattuneet pahaan paikkaan edustaja kiviranta mutta miten tästä eteenpäin minusta vihriälän raporttia ei voi lukea niin että se että sopeutustoimet alkavat viimeistään vuonna kaksikymmentäkolme tarkoittaa että aikaisintaan silloin vaan kyllä hallituksen pitää jo nyt valmistella kokonaisuutta johon kuuluu ensin tämä pelastusohjelma sen jälkeen pelastuspaketin hallittu alasajo ja siirtyminen talouden toimeliaisuuteen eli tuet ajetaan alas samaan aikaan tarvitaan elvytystoimia joilla talous käynnistetään ja seuraavassa vaiheessa niitä rakenteellisia uudistuksia tärkeimpänä työllisyyttä edistävät uudistukset koska viime kädessä kestävää taloutta ja velanoton hallintaa ei millään muulla pystytä suomessa hoitamaan kuin sillä että meillä on korkea työllisyysaste siksi hallitus ei mielestäni voi nyt odottaa taas kerran sinne elokuun budjettiriiheen uusien rakenteellisten toimien tai työllisyystoimien kanssa vaan mielestäni hallituksen pitää aloittaa niiden valmistelu välittömästi niistä työryhmistä tai mitä siellä onkaan pitäisi tulla konkreettisia ehdotuksia jotka menevät valmisteluun tavoite oli kuudenkymmenentuhannen hallitusohjelman mukaan se on se on kaukana sen lisäksi meille tulee valitettavasti koronan myötä kymmeniätuhansia työttömiä lisää toivottavasti puhutaan kymmenistätuhansista ei sadoistatuhansista ne työllisyystoimet tarvitaan nyt tehkää niitä kaikki mitä tehdään nyt työllisyyden ja kasvun eteen vähentää sitä kaameaa tuskaa aikanaan kun se sopeuttamisvaihe alkaa

herra puhemies ymmärrän että edustaja orpo ei ei ole päästänyt edustaja heinosta ja edustaja zyskowiczia tänne tänään keskustelemaan koska heidän lisäbudjetin yhteydessä esittämänsä menojen lisäys ja tulojen vähennyslinja tarkoittaisi sitä että nyt täytyisi loogisesti tehdä sitten vähintään kahdenkymmenen miljardin lisäys tänne lainanottovaltuuksiin sillä kolmen neljän vuoden aikana kertyisi niin paljon lisää tätä velkaa tämä kansainvälinen tilannehan on hyvin ainutlaatuinen näyttää siltä että näiden keskuspankkien aktiivisten operaatioiden tuloksena tämä hyvin matala korkotaso säilyy vuosia jopa kymmenen vuotta tämmöisen ekonomistien yleisen näkemyksen mukaan sehän mahdollistaa sen että suomi voi satsata talouden kasvuun tulevaisuusinvestointeihin mutta tietysti tulevien vuosien talous ja finanssipolitiikan pitää olla hyvin kasvuhakuista ja pitää yhdistää työllisyyspolitiikka ja talouspolitiikka järkevällä tavalla toivottavasti myöskin tämä euroopan unionin elvytysrahasto saadaan muokattua sellaiseksi että se tukee sitten aika isolla arsenaalilla myös suomen kasvuponnisteluja sitä pitää saada muunnettua tästä tulonsiirtomallista enemmän enemmän sitten tämmöiseksi kasvuinstrumentiksi koko eun alueella eikä liiaksi väännettynä vain osaan osaan aluetta mutta uskon että tässä nämä tulevien viikkojen neuvottelut auttavat sitä tuosta vihriälän työryhmän raportista on paljon puhuttu tässäkin keskustelussa ja se on hyvin tärkeä linjaus siinä juuri tähän poikkeukselliseen tilanteeseen vedoten kun pystytään hyvin matalalla korolla tai jopa miinuskorolla valtion pitkäaikaista luototusta hankkimaan voidaan rakentaa sitä tulevaa kasvua elvytyksellä ja sitten näillä tulevaisuuspanostuksilla samaan aikaan tietysti huolehtien siitä että tuottavuuden kasvu ja työllisyysasteen nousu toteutuvat mahdollisimman nopeasti siihen nähdenhän nämä työryhmän kasvuarviot ovat hyvin maltillisia tai suorastaan pessimistisiä kun siellä puhutaan yhden viiva kahden prosentin kasvusta pitkään tuonne asti että tämmöisen jyrkän taantuman jälkeen pitää tavoitella kolmen viiva neljän prosentin kasvulukuja vähintäänkin nyt kahden kolmen vuoden ajan ja silloin tilanne myöskin tämän velkaantumistarpeen osalta on ihan toisennäköinen tässä hallituksen esityksessähän on laskettu että tarvittaisiin keskimäärin tuommoinen seitsemän miljardia lisävelkaa tämän vaalikauden aikana ja sitä pystytään olennaisesti vähentämään jolloinka ei tämä sadanviidenkymmenen miljardin katto tule vastaan vielä seuraavankaan vaalikauden alkupuolella

arvoisa puhemies niin kuin on sanottu velka on veli otettaessa veljenpoika maksettaessa mutta tähän koronatilanteeseen liittyen suomikin joutuu nyt ottamaan lainaa ja ja tässä valtioneuvosto pyytää nyt sitten eduskunnalta tätä lainanottovaltuutta nostettavaksi sataanviiteenkymmeneen miljardiin isoista summista puhutaan mutta kun on todettu sekin että tällä hetkellä suomi saa nollakorolla ja jopa negatiivisella korolla lainaa niin niin miksi ei ottaisi sitä just että saadaan saadaan pidettyä suomi suomi terveenä ja ja sitten myös yritykset pystyssä minäkin haluan tässä yhteydessä ottaa kantaa tähän tähän velkaan mikä nyt liittyy rahastoihin ja ja tähän eu toimintaan jokainen maa mielestäni vastaa omista veloistaan toivon että myös tämä elvytyspaketti mikä nyt tällä hetkellä on komission esitys sillä tavalla että siinä lainapainotteisuuden osuus olisi huomattavasti suurempi kuin mitä se tällä hetkellä on ja ja myös että suomen saanto siitä siitä olisi merkittävämpi niin että voisimme myös sillä tavalla elvyttää elvyttää meidän meidän tällä hetkellä taantunutta yritystoimintaa tietysti täytyy huolehtia myös siitä että suomen vienti lähtee vetämään ja se tarkoittaa myös että eussa kysyntä kasvaa toivon tälle elvytyspaketille merkittävää merkittävää edistymistä niillä ehdoilla mitkä ovat suomelle tärkeitä

arvoisa puhemies täällä jatketaan nyt keskustelua mitä tuossa kyselytunnilla jo harjoitettiin kun puhuttiin euroopan unionin tasoisista elvytysohjelmista ja valtaisista lainanottovaltuuksista joita siellä ollaan asteittain rakentamassa lainanotto ohjelmista nyt puhutaan suomen tasolta ja on hyvä käydä tätä keskustelua me kaikki tiedämme että vakaa talous kestävä talous pohjautuu siihen että ei harrasteta holtitonta velanottoa ja suomi on nimenomaan tässä suhteessa toiminutkin kansainvälisesti esimerkillisesti ja nyt me tietysti rinnastamme tätä ennen kaikkea unionimaihin mutta toisinkin päin asia on meidän ei pidä myöskään tehdä velanotosta jotakin sellaista että me vain arvioimme julkista taloutta ja sen toimivuutta tästä velka asteesta tai velkaantumisesta liikkeelle lähtien meidän täytyy arvioida julkista taloutta kokonaisuutena ja myöskin katsoa yhteiskunnan kokonaiskehityksen kannalta sitä mitä tarkoittaa velanotto jos sillä on selkeitä esimerkiksi positiivisesti vaikuttavia vaikutuksia ja ylipäätään myöskin yhteiskunnan reaaliseen kilpailukykyyn liittyviä vahvistavia tekijöitä on hyvä muistaa että suomessa kansainvälisesti verrattuna tämä nettovelka aste ei ole kuitenkaan hälyttävä tällä hetkellä se on kertonut hyvästä taloudenpidosta minkä vuoksi me myöskin saamme kansainvälisiltä markkinoilta halpakorkoista lainaa selkeästi helpommin kuin monet muut maat meillä on pystytty täyttämään emu kriteerit pitkälle näihin vuosiin asti harvojen eu maiden joukossa viro luxemburg ja suomi ovat olleet ne jotka ovat ne emu kriteerit täyttäneet ja kun huomioidaan kokonaisuutena myöskin lakisääteiset eläkerahastot jotka suomessa ovat oecdn tilastojen mukaan maailman suurimmat yhdelläkään maalla lakisääteiset eläkerahastot eivät kansantuotteeseen suhteutettuna ole niin suuret kuin suomessa niin meillä on tiettyä voimavaraa joka joka kertoo siitä että taloudenpitoa on hyvin hoidettu se näissä kaikissa keskusteluissa tänään painavissa puheenvuoroissa on tullut esille että nyt kun me puhumme tästä velkaantumisesta ja myöskin näistä lainanottovaltuuksista jotka tässä esityksessä ovat esillä me puhumme aidosti kriisitilanteesta täydellisesti poikkeuksellisesta kriisitilanteesta joka on yli käytävä julkisen talouden on tultava tähän nyt koko yhteiskuntaa avittamaan että me selviämme tästä kriisistä ylitse ja silloin se normaali talouspoliittinen keskustelu jota käydään siitä mikä on järkevä velka aste ja kuinka kannattaa ylläpitää tasapainoa julkisessa ei tässä yhteydessä päde ja se täytyy katsoa suhteessa eurooppalaiseen keskusteluun ja suhteessa keskusteluun se mikä on tietysti olennaista on se mihin se raha käytetään jos se käytetään vain budjetin yleiseen katteeseen ilman selkeätä tarkoituksenmukaisuusharkintaa niin siinä täytyy olla kriittinen mutta kuten tässä nyt on tuotu esille niin me nimenomaan tähtäämme siihen että me

etukäteen varattuun aikaan ja on viisi puheenvuoroa ja sen jälkeen tämä asia siirtyy käsittelyyn päivän muitten asioitten jälkeen

arvoisa puhemies olen nopea pyysin tämän puheenvuoron lähinnä siksi ettei nyt jäisi ihan väärää käsitystä mielestäni minä olen muuten tänä keväänä hyvinkin usein kiittänyt oppositiota siitä että mehän olemme hoitaneet tätä kriisiä kohtuullisesti yhteisvoimin ja kyllä varsinkin alkuvaiheessa kokoomuskin kovasti sanoi että hallitus hoitaa asiaa hyvin ja ja uskottavalla tavalla mielestäni tässä tilanteessa kun meillä on tällainen kansallinen ja kansainvälinen ja koko maapalloa kosketteleva valitettava kriisi onkin tärkeää että pystymme asioita viemään eteenpäin myös yhteisvoimin näin näin on tapahtunut puhemies se ei poista sitä että kun alkaa varmasti tehtävänkuvansa mukaisesti kritisoimaan hallitusta esimerkiksi talouspoliittisista linjavalinnoista niin kyllä siinä vaiheessa täytyy myös voida sanoa se toinen sana mielestäni kokoomuksen täytyy tietenkin muistaa siinä suhteessa myös omat esityksensä katsoin pelkästään jo tällä viikolla tehtyjä muutosesityksiä lisätalousarvioon siinä varmasti useita satoja miljoonia esitetään lisävoimavaroja puhumattakaan aiemmista lisätalousarvioista monta sataa miljoonaa ja tosiaan silloin joulun alla miljardi se tietenkin hämmentää meitä puhemies luonnollisesti kun samaan aikaan joku edustaja on televisiossa ja kritisoi kovasti että hallitus ottaa velkaa tästä oli kysymys siinä mitä sanoin kaiken kaikkiaan

olen sitä mieltä että tänä keväänä ollaan pystytty monia asioita myös yhteisvoimin viemään eteenpäin ja se on mielestäni tärkeää tässä

puhemies mietin tuossa kovasti voinko puhua mitä ajattelin puhua koska tämä paikka jossa puhun on kovin julkinen mutta sanon kuitenkin mitä aioin sanoa tässä on myös positiivisen kehityksen mahdollisuus olemassa jos kaikki osuu kohdalleen tietysti ensimmäinen ja tärkein asia on että tästä koronakriisistä selvittäisiin ja ja että tämän rokotteen saaminen aikaistuisi sitten iso positiivinen perustekijä tässä on tietysti

budjettivaikutusten puuttuminen eli lisävelanotolla on jopa positiivinen vaikutus tällä hetkellä valtion budjettiin eli tätä velanottoa ei nyt juuri tällä hetkellä kannata niin paljon pelätä että että lähdettäisiin tässä heti joihinkin menojen leikkauksiin tai verojen korotuksiin tappamaan talouden mahdollisuuksia sehän ei olisi viisasta tässä tilanteessa missään mielessä

kun vielä tehdään sopivat rakenteelliset uudistukset sote uudistus sotu uudistus ja työmarkkinoiden ja työelämän uudistuksia niin tämä kehitys voi olla oikeinkin hyvä tässä lähivuosina myöskin näitten valtavien finanssi ja rahapoliittisten elvytystoimien ansiosta joita koko maailmassa nyt tapahtuu ja jotka ovat aivan ennennäkemättömiä lisäksi uskon että yritykset ja yrittäjät käyttäytyvät hiukan toisella tavalla jatkossa investointilaskelmat tehdään entistä tarkemmin ja pyritään myöskin suurempaan tuottavuuteen kaikilla keinoilla myöskin se on merkityksellinen asia työn tuottavuuden tehostamisessa

arvoisa herra puhemies tämä esitys on ihan tarpeellinen ja on hyvä että hallitus senkin on nyt antanut sitten yhtenä keinona jolla pyritään auttamaan vaikeuksissa olevia yrityksiä kohtuuttomassa tilanteessa ja estämään konkursseja ja tukemaan tällä tavoin kaiken kaikkiaan suomalaista työllisyyttä eli sinänsä yksi asia tässä moninaisessa työkalupakissa monia erilaisia keinoja yritysten tukemiseksi on tehty ja tämä on yksi niistä ja pidän tietenkin tärkeänä että huomataan että ei muuten ole edes viimeinen vaan odotamme vielä jo linjattua yleistukiesitystä yrityksille itse pidän tärkeänä myös että saimme tämän työttömyysturvakysymyksen yrittäjien osalta kuntoon sillä kyllä minä ajattelen että moni pieni yrittäjä on todella ahdingossa tällä hetkellä ja siksi on syytä kaikin puolin heidän tilannettaan helpottaa eli tässä on tavoite tärkeä

joustavoitamme veronmaksujärjestelyjä puhemies yritys voi sitten hakea takaisin alkuvuonna maksettuja arvonlisäveroja ikään kuin verovelaksi ja tämä on mielestäni ihan hyvä ja perusteltu kuten sanoin kaiken kaikkiaan näitä alveja on maksussa kahdeksan pilkku kuusi miljardia isoista summista puhumme mehän emme tiedä vielä kuinka laajasti tätä tullaan käyttämään mutta varmasti siinä suhteessa on myös järkevää että tässä on tämä tietynlainen korkoelementti mukana ja uskoisin että tämä kolme prosenttia voi olla kohtuullisen hyväkin toki verojaostossa niin kuin aina ennenkin käymme läpi sitten näitä argumentteja miksi juuri kolme ja onko se sopiva mutta uskoisin näin tässä samassa esityksessähän puhemies puututaan myös aiempaan hallituksen esitykseen josta verojaostossa teimme näistä tilapäisistä maksujärjestelyistä ponnen

herra puhemies kiitoksia ministerille asian esittelystä ja ja ylipäänsä siitä että asia on nyt saatu eduskunnan keskusteluun tästähän on käyty keskustelua eduskunnassa meidän toimestamme jo aika pitkään tänä keväänä ja ja on tietysti hienoa että ministeri on tähän asiaan tarttunut herra puhemies nostan muutaman huomion tästä itse esityksestä tietysti keskeisin huomio kiinnittyy juurikin tähän tähän korkoon joka nyt koskee tätä huojennettua maksujärjestelyä vaikka edustaja viitanen totesi minusta sinänsä oikein ja rakentavasti tämän yrittäjien tilanteen aidosti se palaute kentältä on kyllä ollut tältä osin kuitenkin varsin tyrmäävää elikkä elikkä jos kuitenkin puhutaan siitä että meillä on valtava määrä yrityksiä jotka ovat akuutissa kassakriisissä olleet jotka ovat odottaneet ja toivoneet nimenomaan että tämän alvipalautuksen myötä he pystyvät saamaan tukea ja apua omaan tilanteeseensa niin niin kyllä se tyrmistys on ollut melkoinen siinä kohtaa kun

antaisi vielä paremmin tukea ja turvaa sitten näille yrittäjille jotka ovat ovat tällä hetkellä hädässä me tiedämme sen että suomen pankin tilastojen mukaan keskimääräinen uusien yrityslainojen korko oli maaliskuussa kaksituhattakaksikymmentä alle kaksi prosenttia sekin on hyvä hyvä tässä muistaa että että kyllä tuo korkotaso on on siihenkin suhteutettuna varsin varsin korkea oikeastaan kysyisin ministeriltä kerrotteko ja perusteletteko vielä kun kuitenkin uskon että olette saaneet myös paljon palautetta yrittäjiltä ja ja ihmisiltä kentältä miksi olette kuitenkin sitten päätyneet tähän tähän esitettyyn ratkaisuun ettekä ole tehneet tätä esitystä sellaiseksi että se tarjoaisi vielä paremmin tukea näille yrittäjille jotka ovat todellisuudessa sen sen tuen tarpeessa sinänsä olen tyytyväinen siihen että esitys on tullut tullut taloon toki olisimme toivoneet että että jo paljon aikaisemmin mutta mutta hyvä kuitenkin että ollaan nyt tässä tilanteessa

arvoisa puhemies suomen ja suomalaisten vahvuus on tullut tässä koronakriisissä esille sitäkin kautta että olemme pystyneet yhdessä tekemään varsin luovia luovia ratkaisuja meidän yrityselämän ja ihmisten tueksi ja selviämiseksi yrityksille on laadittu useita eri eri tukimuotoja ja niitä on edelleenkin tulossa tämä tämä arvonlisäveron palauttaminen on yksi osa tätä kokonaisuutta uskon että kun tässä keskustelussa aiemmin puhuttiin sitä miten me pääsemme tästä kriisistä eteenpäin ja taloudellisesti selviämme niin tällä tällä tavalla luovuutta käyttäen pärjäämme varmasti mutta se edellyttää sitä että pystymme yhteistyössä tekemään päätöksiä siitä riippumatta kuka niitä on alun perin esittänyt tästä arvonlisäverojen takaisinlainauksesta tai tai palautuksesta millä nimellä sitä nyt haluaakin kutsua on on tullut yrittäjiltä paljon palautetta itselle on tullut paljon myöskin myönteisiä arvioita siitä että tämä hallituksen esitys tulee helpottamaan monien yritysten tilannetta ja moni yrittäjä on tätä kiitellyt haluan itsekin kiittää kiittää hallitusta siitä että tämä esitys nyt nyt on tässä meidän käsittelyssämme ja toivon sille

arvoisa puhemies kiitos myös omasta puolestani siitä että tähän ehdotukseemme alvipalautuksista on tartuttu mutta samoin kuin edustaja marttinen tuon esiin sen haasteen mikä siinä on eli eli kun yritys painiskelee kassakriisissä ja moni yritys on myös jo valmiiksi velkainen ja lainaa on paljon vaikka yritystoiminta sinänsä olisikin ollut ihan menestyksellistä

ikään kuin kuin lainaamisesta sinne kassaan mutta siitä ei syntyisi enemmän kustannuksia yritykselle tiedetään kuitenkin tällä hetkellä kuten tässä edustaja marttinen hyvin toi esille että korkotaso yleisesti on hyvin alhainen ja näköpiirissä nyt ei ole ainakaan lähitulevaisuudessa että se olisi voimakkaasti nousemassa joten siitäkin näkökulmasta se olisi erittäin perusteltua arvoisa puhemies edellisessä keskustelussa kovasti puhuttiin siitä että tässä tilanteessa velkaannumme ja näin se on kokoomus ei ei sitä missään nimessä vastusta sillä se on aivan välttämätöntä jotta me voimme nyt tukea meidän yrityksiämme ja myös yksilöitä yli suomen talouden ongelmat eivät kuitenkaan ole syntyneet tämän koronakriisin aikana se vain tekee niistä entistä vaikeampia ja koska emme ole kyenneet täysin ratkaisemaan niitä aiemmin esimerkiksi työmarkkinoidemme joustamattomuutta

on vielä vielä suurempi kiire nyt tässä tilanteessa sen vuoksi toivonkin että nyt kun suomi väliaikaisesti ottaa merkittävän määrän velkaa kuten monet muutkin maat niin samanaikaisesti sitten keskityttäisiin siihen miten uudistamme talouttamme ja ylipäätään yhteiskuntamme rakenteita jotta tästä kriisistä toipuminen olisi mahdollista ja mahdollisimman

arvoisa puhemies perussuomalaisten kanta on ollut että viivästyskorko kannattaa toivottujen vaikutusten synnyttämiseksi madaltaa niin alas kuin mahdollista ilman että tämä avaa yrityksille riskittömän ja matalakorkoisen tai jopa korottoman luottokanavan matalakorkoisen lainan tarjoaminen kaikille yrityksille ei siksi ole valtion tehtävä ja varsinaiset yritystukiluotot tuleekin käsitellä muissa yhteyksissä perussuomalaiset esittivät jo viidestoista huhtikuuta valtiovarainvaliokunnassa tämän viivästyskoron madaltamista kolmeen pilkku viiteen prosenttiin mutta emme kannattaneet tämän laskemista aivan sille tasolle kuin minkä edustaja marttinen tuossa aiemmin mainitsi nimittäin verotuksen käyttäminen nykyisten ongelmien ratkaisukeinona on aika hankalaa ja kallista ja myös kohdentaminen hyvin vaikeaa tämä on monimutkainen kokonaisuus kuitenkin viitaten tuohon edustaja kivirannan puheeseen me olemme hyvin tyytyväisiä siihen että tämä nyt kuitenkin toteutuu vielä huhtikuun puolivälissä kun tästä äänestettiin ajatukselle ei lämmetty mutta nyt sitten korkoa alennetaan kiitos siitä että olette tämän ottaneet huomioon

arvoisa puhemies haluan myöskin omalta osaltani kiittää siitä että tämä esitys on täällä tämä on erittäin erittäin tärkeä ja vielä perustelen tätä sillä että nimenomaan kun me pystymme tukemaan järkevillä oikeudenmukaisesti kohdentuvilla toimilla yrityksiä tässä tilanteessa se on yksi parhaista kohteista tällä hetkellä tälle velkarahalle jota kaikki nämä toimet lisäävät enemmän kyse ei ole pelkästään yrittäjistä vaan kyse on niistä kymmenistä sadoistatuhansista työpaikoista jotka ovat näissä yrityksissä siksi tämä on niin välttämätöntä jos me menettäisimme nämä yritykset ja sen elämäntyön mikä siellä on tehty niin sitä kautta me menettäisimme pysyvästi ne työpaikat jotka ovat näissä yrityksissä siksi tämä on tämä on kansakunnalle yhteinen asia tässä ei voi olla myöskään vasemmisto oikeisto jakoa eikä hallitus oppositio väliä vaan tässä nimenomaan siis sekä sekä yrittäjillä elinkeinoelämällä että työntekijöillä palkansaajilla on täysin sama intressi että näitä asioita tehdään ja siksi siksi tämä on niin kannatettavaa tämä on myöskin hyvä esimerkki siitä että oppositiosta voi vaikuttaa me olemme tuoneet lukemattomia esityksiä hallituksen käyttöön joka kerta sanoneet että näitä voi käyttää näitä kannattaa hyödyntää ja tässä on taas yksi sellainen ei se ole meidän suunnalta mikään ilkkumisen aihe hallitukselle että miksette itse keksineet vaan ollaan tyytyväisiä siitä että voidaan tehdä

näitä asioita yhdessä kyllä kokoomuksen lähtökohta on ollut tässä kriisissä ylipäänsäkin se että tämä ei ole hallitus oppositio kysymys mutta kun me menemme pidemmälle siinä miten kriisistä lähdetään ulos ja kun ruvetaan tekemään enemmän ja enemmän talouspolitiikkaan liittyviä ratkaisuja niin silloin on jo nähtävissä että että hallituspuolueiden ja kokoomuksen välillä on aika suuriakin linjaeroja mutta ne ovat sitten seuraavien keskustelujen aiheita

ja palautteista kun koronakriisin alkaessa aloimme tekemään toimia kuinka yrityksiä voidaan tukea kuinka rakennetaan sisämarkkinoille suoran tuen järjestelmä joka osoittautui parametreiltään varsin monimutkaiseksi tehdä meillä ei ole ollut sen kaltaista järjestelmää niin se on vienyt aikaa samalla lailla verohallinnon järjestelmät ovat ne mitä meillä on ollut ja siksi

voi kuulostaa houkuttelevalta ajatukselta noin lyhyellä tähtäimellä mutta sehän kyllä johtaisi siihen että valtion verotulokertymä ja maksukyky vaarantuisi ja sellaista riskiä näissä olosuhteissa ei voida ottaa täytyy tietenkin muistaa että yritysluotot ovat aina vakuudellisia tämähän on vakuudeton ja tämän pystyy varsin nopeasti saamaan käyttöön ne hallituksen toimet joita on tehty ovat monipuolisia eduskunta saa vielä käsiteltäväksi kustannustukimallin joka on aivan suoraa tukea

suoraa tukea itse asiassa keskimääräistä hieman enemmän ja meillä on monipuolinen repertuaari erilaisia tukimuotoja tietenkin nyt kun valmistaudutaan sitten syksyä kohti ja pelätään toista aaltoa on tärkeää että nyt meillä on sitten kunnossa monipuolinen keinovalikoima jos toinen aalto epidemiologisesti suomessa pääsee leviämään mutta me tietenkin teemme työtä että sellaista tilannetta ei tulisi ja olemme hyvin varustautuneita ja valmistautuneita myös syksyyn jos koronavirustilanne vielä pahenisi

arvoisa puhemies hallitus esittää eduskunnalle säädettäväksi lain lentoliikenteen valvontamaksusta annetun lain seitsemännen pykälän väliaikaisesta muuttamisesta lakia ehdotetaan muutettavaksi siten että vuoden heinä ja lokakuun maksukausien valvontamaksujen suorittamista siirretään kumpaakin erää puoli vuotta eteenpäin kyseessä ovat yhteensä viiden pilkku seitsemän miljoonan euron suuruiset maksut lentoasemayhtiöltä liikenne ja viestintävirastolle laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensimmäinen heinäkuuta tänä vuonna ja olemaan voimassa siitä noin vuoden ajan lentoliikenteen valvontamaksua kannetaan valtiolle lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten pääministeri sanna marinin hallitus on ryhtynyt pikaisiin toimenpiteisiin yhteiskunnan toiminnan turvaamiseksi ja elinkeinoelämän ja kansalaisten ahdingon helpottamiseksi epidemian aikana ja siitä toivuttaessa pandemian aiheuttama poikkeustila ja lentoliikennettä koskevat rajoitukset ovat aiheuttaneet tarpeen väliaikaisille toimenpiteille joilla helpotetaan lentoasemayhtiöiden taloudellisia toimintaolosuhteita ja toiminnan jatkuvuutta lentoasemayhtiöiden tulot ovat laskeneet jyrkästi asiakaskadon myötä mutta yhtiöiden tulee silti kattaa kiinteät kustannuksensa lentoasemayhtiöiden akuutin kassatilanteen helpottamiseksi esitetään pidemmän maksuajan säätämistä lentoliikenteen valvontamaksujen maksueriin loppuvuodesta kaksituhattakaksikymmentä ja maksutulojen siirto vuodelle alentaa myös painetta korottaa valvontamaksun yksikköhintaa vuodelle eli tämä on kahtalaisesti hyödyllinen siirto samaan aikaan helpotetaan lentokenttien akuuttia kassakriisiä ja tasoitetaan traficomin ensi vuoden tulovirtaa jossa muuten olisi iso vaje edellisen kauden

lentoliikenteen valvontamaksujen maksuaikaa on syytä siirtää esitetyllä puolella vuodella eteenpäin koska lentoasemayhtiöiden eli finavian ja saimaan lentoasema säätiön tulot ovat koronaviruspandemian myötä romahtaneet aivan kuten matkustajamäärät suomen lentoliikenteessä lentoliikenne on suomelle strategisesti hyvin tärkeää ja on syytä turvata sujuvat lentoyhteydet sekä suomesta maailmalle että kotimaassa näin ollen on tärkeää että valtio auttaa lentoasemayhtiöitä kriisitilanteessa ja helpottaa lentoliikenteen valvontamaksujen maksamista antamalla lisää maksuaikaa on tietysti tässä vaiheessa vielä epäselvää kuinka pitkään koronaviruspandemia häiritsee lentoliikennettä me kaikki tietenkin odotamme alan palautumista nopeasti kasvu uralle

arvoisa herra puhemies tässä tosiaan on kyseessä lentoliikenteelle ja ennen kaikkea lentoasemayhtiöille merkittävä ja jo toivottu odotettu esitys ja haluan kiittää siitä ministeriä ja hallitusta että tämä on nyt käsittelyssä eduskunnassa tällä siis helpotetaan lentoasemayhtiöiden taloudellista tilannetta sekä lentoasematoiminnan jatkuvuutta vallitsevan tartuntatautiepidemian keskellä esitys on osa elvytystoimenpiteitä joilla yhteiskunnan toiminnan turvaamista ja elinkeinoelämän ja kansalaisten oloja pyritään helpottamaan koronakriisin aikana lentoasemayhtiöiden tulot muodostuvat ennen kaikkea lentoliikenteeltä ja matkustajilta kannettavista maksuista joten lentoliikenteen käytännössä pysähdyttyä covid yhdeksäntoista epidemian epidemian myötä myös lentoasemayhtiöiden keskeinen tulonlähde lakkasi

yhtiöillä on kuitenkin kiinteitä kuluja ja maksuja jotka niiden täytyy maksaa kaikesta huolimatta yksi tällainen keskeinen kulu ovat nämä lentoliikenteen valvontamaksut joiden vuoden kaksituhattakaksikymmentä loppuvuoden maksueriin esitetään esitetään nyt puolen vuoden lykkäystä lentoliikenteen valvontamaksuista lentoasemayhtiöille aiheutuvat kustannukset siirtyisivät näin ollen vuodelle kaksituhattakaksikymmentäyksi jolloin yhtiöiden tulovirta on toivottavasti jo parempi näen että tämä esitys on erinomainen asia ja tärkeä helpotus näille lentoasemayhtiöille arvoisa herra puhemies kuten ministeri täällä totesi tässä on kysymys budjettilaista sillä lentoliikenteen valvontamaksut ovat tuloa valtiolle tämä esitys liittyykin tulossa olevaan vuoden kaksituhattakaksikymmentä neljänteen lisätalousarvioesitykseen lentoliikenteen valvontamaksua kannetaan valtiolle lentoturvallisuuden valvontaa ja ilmailun ilmailun julkisia hallintotehtäviä varten lentoasemakohtaisesti matkustajamääristä riippuen matkustajamäärien romahtaessa myös valvontamaksutuotto pienenee keskeistä on kuitenkin se että viranomaistehtävien turvaaminen edellyttää tiettyä rahoitustasoa sekä nyt että tulevaisuudessa ja siitä on tärkeää pitää kiinni ennen kaikkea lentoturvallisuuden kannalta arvoisa herra puhemies otamme tämän esityksen liikenne ja viestintävaliokunnassa ripeästi ja asiaankuuluvasti käsittelyyn

arvoisa herra puhemies kiitoksia ministerille asian esittelystä tätä kyseistä lakiahan käsitellään varsin usein eduskunnassa ja nyt tällä kertaa varsin perustellusta syystä liittyen tähän koronaepidemiaan ja ja vastaavasti sen vaikutuksiin lentoliikenteeseen ja taas vastaavasti sitten lentoasemien taloudelliseen tilanteeseen kuten täällä valiokunnan puheenjohtaja totesi uskoakseni löydämme tästä hyvän hyvän yhteisymmärryksen välillä koska myös meillä livissä toimii erinomaisesti yhteistyö

kiitos arvoisa puhemies en vie kallista aikaanne kovin pitkään totean vain hyvän yhteistyön toimivan myöskin ministeriön ja valiokunnan välillä uskoakseni tässäkin asiassa niin että yhteisymmärrys hallituksen esityksen ja ja valiokunnan valistuneen mietinnön välillä löytynee ripeästi

kiitoksia